Arvoisa puhemies, Euroopan unioni ja Venäjä ovat kumppaneita ja voisi sanoa jopa monessa suhteessa läheisiä kumppaneita ja ystäviä. Sen takia ystävien kesken voi aina puhua avoimesti ja rehellisesti. Tällä hetkellä juuri nyt on perusteltua olla todella huolestunut siitä, mitä tapahtuu Venäjällä kansalaisjärjestöjä ja koko kansalaisyhteiskuntaa rajoittavia toimenpiteitä ja lainsäädäntöä.

Eurooppa neuvoston pitäisi hyväksyä Euroopan ulkoministereiden ihmisoikeuksia koskevat kysymykset, jotka koskevat nimenomaan Venäjää.